Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ilmaisee nyt yhteisen kantansa huolestuneisuudesta Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteen suhteen, koska euroviisut nostavat Azerbaidžanin maailmankartalle ja miljoonien dollarien PR kampanjan voimalla maasta halutaan antaa

Tämän kiillotetun julkisivun takana on kuitenkin toinen todellisuus.

Sen sijaan presidentti Alijevin autoritaarinen hallinto on voimistunut ja kansainvälinen yhteisö on jättänyt sen pitkälti huomioimatta.